Toimeenpanon puutteet heikentävät ympäristön vahingoille alistuneiden alueiden hyvinvointia ja myös ihmisten hyvinvointia. Ei ole tavatonta, että juuri syrjäseuduilla ja taloudellisesti heikoimmilla alueilla myös ympäristövahinkojen hoitaminen voi olla heikkoa. Pahimmillaan vahinkojen korjaustyöt voivat venyä pitkiksi ajoiksi ja huonoimmassa tapauksessa vahingot ja korjaukset unohdetaan kokonaan. Jos aiheuttajaa ei saada vastuuseen tai jos valtiolla sen omasta lainsäädännöstä riippuen ei ole velvollisuutta rahoittaa korjaustoimia omasta kukkarostaan, suurimman hinnan maksavat ihmiset, maaperä, vesistöt, eläinlajit ja koko pilaantuneen alueen ympäristö.

Lopuksi komission on vakavasti harkittava, tulisiko myös tuottamukselliset ilmanlaatua heikentävät toimet, kuten taannoinen hiukkaspäästöskandaali, tuoda tämän direktiivin soveltamisalaan. Se on suurimmassa määrin ympäristöön ja ihmisten terveyteen vaikuttava asia. Tässä asiassa on aika toimia, ja komissiokaan ei kyllä ole saanut mitään kovin puhtaita papereita.